Arvoisa puhemies, on syytä muistaa perusasia tämä on erittäin tärkeä terveys ja ympäristödirektiivi, joka tulee todellakin säästämään ihmishenkiä.

Me olemme epäonnistuneet näissä hienosäätöstrategioissa ja tämän takia on ymmärrettävää, että monissa maissa ollaan todella tyytymättömiä, koska tämä vaikuttaa työllisyyteen ja alueelliseen kehitykseen erittäin vankasti.